Eurooppalaisen demokratian kannalta on sääli, että parlamentti saattoi vain joko hylätä tai hyväksyä ohjelman, sillä EU demokratian vahvistaminen jos mikä on juuri unionin ydintoimintaa ja kuuluu parlamentin päätösvaltaan. Joka tapauksessa nyt hyväksytty ohjelma parantaa ja lisää kansalaisten tietoa ja auttaa heitä kokoontumaan yhteisten Eurooppa aiheiden pariin. Olen tyytyväinen myös, että ohjelmaan on lisätty entistä paremmin maantieteellinen tasapaino. Euroopan unioni on jokaisen eurooppalaisen unioni, ja siksi kaikkiin sen toimintoihin tulee voida osallistua tasapuolisesti niin Suomen pohjoisimmasta kylästä kuin Kyproksen eteläkärjestä.